toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

keskustelu asiasta päättyi toinen viidettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on anna kontula merja mäkisalo ropposen kannattamana tehnyt vastalauseen kahden mukaisen

lausumaehdotuksen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö neljä

yleiskeskustelu asiasta päättyi toinen viidettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen muutosehdotuksen

arvoisa puhemies teen vastalauseen kahden mukaisen pykälämuutosehdotuksen

arvoisa puhemies teen vastalauseen yhden mukaisen ehdotuksen

vedän vastalauseen yhden mukaisen ehdotuksen pois kannatan tuota vastalauseen kaksi mukaista esitystä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö neljä keskustelu asiasta päättyi kolmas viidettä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on timo heinonen hanna sarkkisen kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen joka on monistettuna jaettu edustajille

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen yhdeksäs ja kymmenennestä asiasta

arvoisa puhemies runsaslukuinen edustajajoukko ensinnäkin tähän kolmen tahon tilintarkastukseen liittyen hiukan taustaa tarkastustoiminnastahan vastaa kolme eduskunnan valitsemaa edustajatilintarkastajaa valitsemansa tilintarkastusyhteisö joka tällä hetkellä on bdo oy vastuullisena tilintarkastajana kht jht jarmo lohi tilintarkastuksen kohteena ovat eduskunta ulkopoliittinen instituutti ja valtiontalouden tarkastusvirasto erikseen laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti tilintarkastus kohdistui eduskunnan ja näitten kahden viraston hallintoon sekä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen viime vuodelta ensinnäkin hallinnon tarkastuksessa arvioitiin viraston johdon toiminnan ja päätöksenteon lainmukaisuutta erityisesti taloudenpidon näkökulmasta keskeisiä osa alueita olivat valtion talousarviolain ja asetuksen eduskunnan tiliohjesäännön sekä virastojen taloussääntöjen ja muun muassa hankintalain noudattaminen hallinnon tarkastukseen kuuluu myös virastojen johdon päätösten ja niiden toimeenpanon seuranta talousarvion noudattamisen valvonta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi hallinnon tarkastuksessa ei noussut esille erityistä huomautettavaa näissä tahoissa toiseksi kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastuksessa käytiin läpi eduskunnan ja näitten kahden viraston kirjanpidon sekä taloudellisen raportoinnin ja talousarvioseurannan järjestämistä kirjanpidon oikeellisuuden ja sisäisen valvonnan toimivuuden kannalta tilinpäätökset ja toimintakertomukset tulee laatia talousarvioasetuksen kahdeksan luvun säännöksiä ja eduskunnan tiliohjesääntöä tai viraston taloussääntöä noudattaen tilinpäätöstarkastuksen lisäksi tilivuoden aikana tarkastettiin taloushallinnon järjestämistä sekä kirjanpidosta muun muassa muun muassa henkilöstömenoja hankintoja ja eduskunnan peruskorjaushankkeen toteutumista eduskunnan upin ja vtvn kirjanpitojen ja tilinpäätösten sekä toimintakertomusten tarkastuksissa ei noussut esille mitään erityistä huomautettavaa joku sana sitten erikseen näistä kolmesta tahosta ulkopoliittisen instituutin tehtävänä on tuottaa kansainväliset mitat täyttävää tieteellistä tutkimusta ulkopolitiikan alalta poliittisen päätöksenteon ja julkisen keskustelun tarpeisiin upin kolme keskeistä tutkimusohjelmaa olivat euroopan unioni eun itäinen naapurusto ja venäjä sekä globaali turvallisuus upin rahoituksesta yhteensä neljästä pilkku kahdesta miljoonasta eurosta tuli valtion talousarviosta kolme pilkku neljä miljoonaa ja muista ulkoisista lähteistä kahdeksansataatuhatta tuo ulkoisen rahoituksen määrä kasvoi kymmenisen prosenttia edellisestä vuodesta upissa tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli neljäkymmentäyksi ja hieno asia oli se että upi pääsi muuttamaan uusiin tiloihin nyt viime vuoden loppupuolella näin tilintarkastajana vaikka ehkä amatöörinä voi voi todeta sen että upi ja sen johtavat asiantuntijat ovat saavuttaneet vakiintuneen ja arvostetun aseman hyvin laajasti valtiontalouden tarkastusviraston tehtäviin kuuluu perinteisesti muun muassa valtion ja sen virastojen tilinpäätösten tarkastus ja laillisuusvalvonta sekä niiden tuloksellisuuden arviointi lisäksi vtv valvoo ja arvioi valtion finanssipolitiikan toteutumista sekä tarkastaa vaali ja puoluerahoitusta vtvn kokonaismenot viime vuonna olivat noin viisitoista miljoonaa euroa jossa oli pientä laskua edellisestä vuodesta tehtyjen henkilötyövuosien määrä säilyi samana kuin aiemmin eli eli satananeljänäkymmenenäkahtena myös vtv muutti viime vuonna uusiin ajanmukaisiin tiloihin ja sai siten aikaan merkittävää kustannussäästöä vuokrakuluissa eduskunnan menot olivat viime vuonna satakaksikymmentäviisi miljoonaa euroa eli viisi miljoonaa edellistä vuotta vähemmän eduskunnan kanslian toimintamenot olivat viisikymmentäyksi miljoonaa jossa oli talousarvioon verrattuna alitusta noin kolme miljoonaa euroa eduskuntatalon peruskorjauksen investointimenot olivat viime vuonna kolmekymmentäviisi miljoonaa ja peruskorjauksesta aiheutuneet toimintamenot kuusi miljoonaa euroa eduskunnan kanslian henkilötyövuosien määrä oli yhteensä

paljon puhutun tietohallinnon laitehankintoihin ja kehittämishankkeisiin viime vuonna käytettiin tässä talossa noin viisi miljoonaa euroa jossa oli edelliseen vuoteen kolmen miljoonan euron lisäys tämä lisäys selittyy eduskuntatalon peruskorjauksen yhteydessä tehdyillä tietotekniikka ja av hankinnoilla eduskunnan talousarvioon varatut määrärahat ylittyivät vain eduskuntaryhmien avustajatuen osalta eduskunnan menot jokaista suomalaista kohti olivat viime vuonna noin kaksikymmentäkolme euroa tuo peruskorjaus mukaan lukien yleisenä havaintona voitaneen todeta lisäksi se että talousarvion noudattaminen on ollut hyvällä tasolla viime vuonna ei tapahtunut mitään merkittäviä ylityksiä esimerkiksi eduskunnan suomi sata juhlavuoden kustannukset olivat kolmesataakaksikymmentätuhatta eli reilusti alle talousarvion tilintarkastuksessa kiinnitettiin huomiota taloussuunnitteluun ja myös lähivuosien ilmeisiin kustannusten nousupaineisiin voi ehkä todeta että erityinen huoli tulevina vuosina kohdistuu tuohon henkilöstömenojen kasvuun eduskuntatalon peruskorjaus toteutui tilintarkastuksen näkökulmasta suunnitellusti budjettia ja hyvää hallintoa noudattaen peruskorjausinvestointiin käytetyt kokonaiskustannukset nyt kymmenen vuoden aikana olivat yhteensä kaksisataaviisikymmentäkaksi miljoonaa euroa peruskorjauksen lopullinen taloudellinen selvitys valmistuu lähiaikoina joten summa tarkentuu sitten sitten hiukan myöhemmin johtopäätöksenä suorittamastamme tilintarkastuksesta totesimme muun muassa sen että eduskunnan ja näitten kahden viraston tilinpäätökset ja toimintakertomukset olivat laaditut niitä koskevien säännösten mukaisesti ja ne antavat oikeat ja riittävät tiedot niiden toiminnan tuloksista vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja taloudellisesta asemasta kolmaskymmenesensimmäinen joulukuuta kaksituhattaseitsemäntoista arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä kiittää tilintarkastajien puolesta eduskunnan hallintoa aivan erinomaisesta yhteistyöstä

arvoisa rouva puhemies oleva eduskunnan tilintarkastuskertomus viime vuodelta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista kertoo sen että viime vuonna tämän talon toimintamenot olivat satakaksikymmentäviisi miljoonaa euroa josta eduskunnan kanslian toimintamenot viisikymmentäyksi miljoonaa miljoonan vähemmän kuin vuonna kuusitoista ja eduskuntatalon peruskorjaukseen tähän meidän varsinaiseen työpaikkaamme ja työpajaamme meni kolmekymmentäviisi miljoonaa euroa ja noista järjestelyistä mitä maksoi se että olimme sibelius akatemian tiloissa väistötiloissa kustannuksia tuli toimintamenoihin kuusi miljoonaa euroa tässä talossa oli viime vuonna henkilötyövuosia viisisataakolmekymmentäyhdeksän arvoisa puhemies tämä tilintarkastuskertomus on niin sanottu puhdas kertomus eduskunnan tilintarkastajat ovat tehneet oikein hyvää työtä ja siitä kiitos kuuluu kaikille ja erityisesti kiitän vielä puheenjohtaja edustaja korhosta joka kertomusta esitteli ainahan on myönteistä kuulla kun tätä taloa arvostellaan varojen käytöstä joskus hyvinkin perusteellisesti ja hyvistä syistä joskus perusteetta se että on pysytty hyvin budjeteissa suomi sata juhlavuosikin on alittanut talousarvionsa itse näin ensimmäisen kauden uutena kansanedustajana olen erittäin tyytyväinen siitä että tämän talon peruskorjaus ja siihen liittyvät järjestelyt ovat ainakin yksittäisen kansanedustajan näkökulmasta onnistuneet oikein hyvin ylihärmäläislähtöisen arkkitehti j s sirenin ajatukset ja henki elävät hienosti tässä rakennuksessa ja tämä on korjattu sitä henkeä kunnioittaen arvoisa puhemies loppuun haluan vielä nostaa sen asian esille tämän talon sisäisestä elämästä hallinnosta ja taloudesta että kyllä tuo eduskunta avustajajärjestelmä on erittäin tärkeä ja se että sitä kehitetään ja seurataan onko eduskunta avustajilla järkevä palkkaus ja ovatko heidän työsuhteidensa ehdot asiallisia eduskunta avustajat ovat hyvin tärkeitä meidän kansanedustajien työlle ja he tekevät asiantuntijatyötä

rouva puhemies tilintarkastuskertomuksen esitteli hyvin puheenjohtaja edustaja timo korhonen ja ja kävi laajasti läpi tätä kokonaisuutta oikeastaan itse jäin tuota kuunnellessa ja ja myös myös hänen jälkeensä puhunutta kuunnellessa pohtimaan muun muassa tilitoimiston entisen päällikön rosilan tuoretta kirjaa kyllä sitä lukiessa tuli tuli aika ajoin vähän sellainen olo että aikamoista on on ollut meno ainakin ennen pidän myönteisenä sitä että nykyisen tasavallan presidentin ollessa puhemiehenä puhemies niinistö ryhtyi laittamaan tätä eduskunnankin varojen käyttöä vähän sellaiseen ruotuun missä sen pitää olla ja ja itse toivon että noudatetaan niinistön hyvää oppia siitä että kun yhteiset rahat on annettu meidän käsiimme niin niistä on pidettävä vielä parempaa huolta kuin omista rahoista ja tätähän presidentti niinistö myös puhemiehenä ollessaan noudatti mukava huomata ja ja kuulla millä tavalla edellinen puhemies lohela sai myös kiitosta tästä miten esimerkiksi nyt juhlavuoden järjestelyt hoidettiin hieman eri tavalla kuin hieman aiemmin olleita juhlia on eduskunnassa hoidettu puhemies lohela nykyinen edustaja lohela ansaitsee siitä kiitosta olen ollut erityisen tyytyväinen myös siihen että puhemies risikon aikana tällainen oikeus ja kohtuuslinja näyttää eduskunnassa myös jatkuvan

jotka ulottuvat kansalaisille kun aikaisempina vaalikausina eduskunta on vienyt omaa henkilöstöohjelmaansa lävitse niin se on saanut aikaan toiminnan huomattavaa tehostumista ja se on tarkoittanut sitä että on voitu tehtäviä muuttamalla yhdistelemällä ja organisaatiota kehittämällä ja myös tekniikkaa käyttämällä tulokseen jossa eduskunnan kanslian henkilömäärä on selvästi vähentynyt lähes viidesosalla nyt kuitenkin tämä kehitys on pysähtynyt ja se tarkoittaa sitä että eduskunnan kulurakenteeseen jos muutoksia ei tehdä jos organisaatiouudistuksia ei jatketa tulee huomattavia lisäpaineita jotka tekevät erittäin vaikeaksi eduskunnan menokehityksen pitämisen hallinnassa jatkovuosina on siis syytä kiinnittää huomiota siihen että talon täytyy koko ajan elää ja kehittyä jotta se pystyy toimimaan hyvänä lainsäätäjänä ja tekemään perustehtävänsä mutta tekemään sen hyväksyttävällä menokehityksellä eduskunnan tarkastusvaliokunta tulee paneutumaan tähän tilintarkastajien raporttiin huolellisesti ja kuuntelemaan tilintarkastajia ja myös talon henkilöstöä jotta syntyy täsmällinen kuva siitä mitä talossa viime vuoden osalta on tapahtunut ja mitä johtopäätöksiä jatkoa ajatellen asiasta pitää tehdä

rouva puhemies olen myös itse

jäsen tarkastusvaliokunnassa jonne nämä kertomukset tulevat tarkempaan käsittelyyn ja siksi mielelläni myös tähän keskusteluun osallistun tarkka taloudenpito taloudenpito ja ja varojen oikea käyttö on tärkeää ja se on aivan erityisesti näiden instituutioiden kohdalla tärkeää niin että ne toimivat erityisen esimerkillisesti ajatellaan nyt eduskunnan tilannetta niin kyllä varmasti tässä viime vuosina on suunta ollut oikea ja hyvä mutta sitä minkä edustaja heinäluoma tulevaa ajatellen nosti esiin on varmasti hyvä tässä yhteydessä myös pohtia tiedämme että varsinkin eduskuntaan kohdistuu myös hyvin tarkka julkisuuden paine ja senkin takia meidän on tätä huolellisesti käsiteltävä haluan tässä myös antaa täyden tuen nykyiselle puhemiehelle risikolle tämän toiminnan johtamisessa ja tässä teemme kaikki yhteistyötä

puhemies kiitos edustaja korhoselle tilintarkastuskertomuksen esittelystä voin yhtyä muiden edustajien aiempiin puheenvuoroihin tässä kyllä tuotiin esille kuinka paljon eduskuntatalon peruskorjaukseen on mennyt rahaa miljoonia euroja meillä on huomenna taas avoimien ovien päivät jolloin kansalaiset pääsevät katsomaan mitä heidän heidän verorahoillaan on saatu aikaan ja ihailemaan tätä upeaa rakennusta viime syyskaudella meillä oli kaksikin eri eri päivää jotka olivat hyvin suosittuja ja ajattelisinkin ja toivoisin sitä että että tällaisia mitä nyt huomenna taas tulee olemaan vastaavanlaisia avoimia ovia olisi muinakin kertoina vielä että ihmiset pääsisivät katsomaan ja ihailemaan

arvoisa puhemies on tietenkin tärkeä asia että aina aika ajoin palaamme myös tässä talossa eduskunnan omaan rahankäyttöön ja budjettiin ja tietenkin yhdyn niihin näkemyksiin mitä täällä on hyvin esitetty että myös täällä tarvitsee olla tarkka siitä että että menot pysyvät kurissa ja toiminta toiminta on asianmukaista haluaisin tässä kun itsekin olen siellä tarkastusvaliokunnassa varajäsenen roolissa alleviivata myös sitä että on tarkastusvaliokunta nämä asiat huolellisesti käsittelee niin kuin aina ennenkin mitä edustaja heinäluoma puheenjohtajana juuri kertoi painottaisin myös sitä näkökulmaa että näissä kuulemisissa minusta on tärkeää myös ottaa henkilöstön näkemykset esille niin kuin tässä kerrottiin otettavankin minusta se on tärkeää koska kuitenkin siinä että talo toimii hyvin tarvitaan motivoitunut hyvä henkilöstö ja siksi henkilöstön kuuleminen on aina tärkeää puhemies tähän edelliseen puheenvuoroon liittyen ihan samaa minäkin olen miettinyt usein nyt kun tämä peruskorjaus valmistui ja itsellänikin on muutamia vierasryhmiä käynyt kuinka

kansalaiset pääsevät myös tämän talon sisään seinien sisään aivan antoisaa on se kun saa puhua ihmisten kanssa kertoa tästä työstä mitä täällä teemme millainen päivärytmi on mitä asioita käsittelemme se myös vahvistaa demokratian tilaa koska ainakin itselleni näiden vuosien varrella moneen kertaan vierasryhmistä on tullut palautetta että olipa mukava kun nyt täällä paikan päällä näimme kuulimme kysyimme saimme vastauksia sellaisiinkin kysymyksiin mitkä monta kertaa ihmetyttävät kun televisiosta katsoo mitä siellä salissa oikein tapahtuu juuri demokratian vahvistamisenkin kannalta on hyvin tärkeää että näitä avoimia ovia on ja vierasryhmiä tänne pääsee